Arvoisa puhemies, hyvät komissaarit, ensinnäkin haluan kysyä komissaari Cioloşilta kysymyksen liittyen tähän maitoasiaan.

Onko tämä teidän mielestänne ainut keino kehittää ja parantaa maitosektorin tulevaisuutta vai mitä muuta on vielä tulossa?

Kuinka taataan näiden alueiden tuleva kehitys?